Arvoisa puhemies, kiitokset oikeusasiamiehelle ja koko hänen toimistolleen arvokkaasta työstä vaikeissa oloissa. Avoimuus, oikeus tutustua tietoihin ja oikeus hyvään hallintoon ovat keskeisiä edellytyksiä kansalaisten luottamukselle EU toimielinten kykyyn valvoa heidän oikeuksiaan. On huolestuttavaa, että vuosi vuoden jälkeen suurin hallinnollinen epäkohta on avoimuuden puute, jopa kieltäytyminen tietojen ja asiakirjojen antamisesta.

Viivyttämällä pyydettyjen asiakirjojen antamista 15 kuukautta komissio laiminlöi vakavasti velvollisuutensa tehdä vilpitöntä yhteistyötä oikeusasiamiehen kanssa. Tämä komission asenne rapautti kansalaisten luottamusta sekä komissioon että EUn julkiseen kuvaan. Nyt kun komission edustaja ja oikeusasiamies istuvat siinä sovussa vierekkäin, minusta olisi hyvä, että aloitettaisiin luottamuksellinen ja perusteellinen keskustelu siitä, kunnioitetaanko toisen työtä, ollaanko valmiita tekemään yhteistyötä ja toimimaan EUn omien perusperiaatteiden mukaan. En halua tässä syyttää ketään yksittäistä komission jäsentä, mutta asiasta olisi syytä aloittaa komissiossa todellinen keskustelu, koska ei EUn julkinen kuva kyllä niin hyvä ole, että tällaisiin Porsche tapauksiin olisi tulevaisuudessa